Euroopassa kansalaiset pelkäävät syystä turvallisuutensa puolesta. Tämän tulisi olla meille nyt prioriteetti. Kansalaisten turvallisuudentunteen kohottamiseen tarvitaan konkreettisia toimia. Tämä päätöslauselma jakoi mielipiteitä halki koko parlamentin. Ei tulisi olla kyse siitä, olemmeko ydinvoimaa vastaan vai sen puolesta, vaan me vaadimme turvallisuutta koskevia vähimmäisstandardeja koko Eurooppaan. Komission ehdottamat stressitestit eivät yksin riitä rauhoittamaan kansalaisia.

Mielestäni ydinvoimaan investoiminen ei saa vähentää uusiutuviin energialähteisiin suunnattavaa tutkimusta tai tuotekehitystä.